Arvoisa puhemies, eurooppalaiset valtiot ovat vaikean kysymyksen edessä. Miksi ihmiset tuntevat vetoa äärioikeistolaisia liikkeitä ja väkivaltaisia liikkeitä kohtaan? Kuten täällä on tullut ilmi, niin ehkä vakavin esimerkki on täällä Kreikassa Kultainen aamunkoitto.

Jotkut ovat todenneet, että syy on se, että Kreikassa valtiojärjestelmä on luhistunut ja ihmiset hakevat turvallisuusvajeeseensa jonkinlaista vastinetta tältä Kultaiselta aamunkoitolta, työttömyys on kasvanut. Ehkä meidän täytyy täällä parlamentissakin miettiä, että me puhumme paljon kestävyysvajeesta ja taloudellisista kysymyksistä, mutta meillä ehkä on täällä ja Euroopan unionissa myötätuntovaje. Tuloerot kasvavat, on paljon ihmisiä, jotka kokevat, että heistä ei välitetä, että he ovat kaiken ulkopuolella, ja silloin turvaudutaan myös sellaisiin keinoihin, jotka eivät ole hyväksyttäviä. Väkivalta on aina tuomittavaa, mutta nyt ei riitä yksin tuomitseminen, vaan Euroopan unionin täytyy myös omasta politiikastaan miettiä keinoja, miten tähän haasteeseen vastataan.